pyydän edustajia kokoontumaan tuomiokirkkoon menoa varten kansalliskirjaston edustalle ylihuomenna sunnuntaina itsenäisyyspäivänä kello yksitoista neljäkymmentä päiväjärjestyksen kolmantena asiana on valtakunnanoikeuden jäsenten vaali totean että vaali on yksimielinen ja että eduskunta valitsee ehdokaslistan mukaisesti valtakunnanoikeuden jäseniksi ja varajäseniksi toimikaudelle ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakuusitoista

päiväjärjestyksen neljäntenä asiana on kansaneläkelaitoksen valtuutettujen täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö yksitoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmas kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies esitän että pykälä saa sen muodon mikä on vastalauseessa kaksi
arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja uotilan tekemää

arvoisa rouva puhemies ehdotan että toinen pykälä poistetaan vastalauseen kolme mukaisesti

arvoisa puhemies ehdotan että pykälä hyväksytään vastalauseen kolmena mukaisena
arvoisa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yhdeksän valiokunta ehdottaa että kansalaisaloitteeseen sisältyvä lakiehdotus hylätään yleiskeskustelu asiasta päättyi kolmas kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidetyssä täysistunnossa yleiskeskustelussa on sari tanus antero laukkasen kannattamana ehdottanut että käsittelyn pohjaksi otetaan vastalauseen mukainen lakiehdotus

joka yhtyy valiokunnan ehdotukseen lakiehdotuksen hylkäämisestä äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotuksen käsittelyn pohjaksi hyväksytty sari tanuksen ehdotus vastalauseeseen sisältyvän pohjaehdotuksen hyväksyminen merkitsee samalla sitä että eduskunta hyväksyy yhdeksännen a pykälän vastalauseen mukaisena

osittain toiseen osittain ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia ensin käydään keskustelu asiasta kokonaisuudessaan sen jälkeen päätetään toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset voidaan nyt hyväksyä tai hylätä lopuksi päätetään ainoassa käsittelyssä puhemiesneuvoston ehdotuksesta

uudeksi eduskunnan kanslian ohjesäännöksi

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto

asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

mietintö pannaan pöydälle kahdeksas kahdettatoista kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon